Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, toukokuussa todellakin Arktinen neuvosto päättää EUn hakemuksesta päästä neuvoston pysyväksi tarkkailijajäseneksi. Parlamentin kysymyksessä hyvin aiheellisesti nostetaan esille huoli siitä, onko meillä tarjottavaa tähän yhteistyöhön, eli onko meillä selkeä ja päivitetty suunnitelma sekä kestävät tavoitteet arktisten alueiden EU strategiaksi. Tiedonanto vuodelta 2012 antoi toki suuntaviivoja, ja erityisesti haluan nostaa esille tammikuussa 2011 parlamentin hyväksymän kollega Gahlerin erinomaisen ja monipuolisen mietinnön pohjoisimpien alueiden kestävästä EU politiikasta. Siinä nostettiin esille tasapainoisesti arktisten alueiden mahdollisuudet, mittavat luonnonvarat, raaka aine ja energiavarat, uudet liikenneväylät ja matkailu, mutta myös samalla tuotiin esille herkän arktisen luonnon haavoittuvuus ja alkuperäiskansojen oikeudet. Myös tässä parlamentin kysymyksessä peräänkuulutetaan ympäristönsuojelua ja vastuullista alueen kehittämisen toimintasuunnitelmaa.

Lapin yliopisto Rovaniemellä menestyi alustavassa kilpailussa EUn arktisen tiedotuskeskuksen perustamisesta ja on varmasti valmis palvelemaan tässä tehtävässä asiantuntemuksella EUn vastuullisen arktisen politiikan hyväksi.